jyväskylästä oleva yhteiskuntatieteiden maisteri riitta mäkinen joka on tullut varamiehenä keski suomen vaalipiiristä edustajantoimesta vapautetun susanna huovisen sijaan on esittänyt minulle edustajavaltakirjansa ja ryhtynyt viidestoista kuudetta kaksituhattakahdeksantoista hoitamaan edustajantointaan tervetuloa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö yleiskeskustelu asiasta päättyi kolmastoista kuudetta kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset pyydän tekemään ehdotukset

arvoisa puhemies teen vastalauseen kaksi mukaiset esitykset toiseen pykälään

ja

arvoisa puhemies kannatan edustaja torstin tekemiä esityksiä

arvoisa puhemies kannatan edustaja savion esitystä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies kun suomi liittyi euroopan unionin jäseneksi osa maan toimivallasta päättää itsenäisesti lainsäädännöstään siirrettiin unionille unionin jäsenmaille on hyvitetty tämä toimivallan siirto antamalla pysyvä edustus edustus unionin päättävissä elimissä tämä on tärkeä edellytys sille että suomella on realistiset ja tarkoituksenmukaiset mahdollisuudet valvoa etujaan ja vaikuttaa euroopan unionin kehitykseen ahvenanmaalla on itsehallintolain nojalla ainutlaatuinen ja pitkälle kehitetty itsehallinto johon sisältyy siirretty lainsäädäntö ja hallintotoimivalta suomen eduskunnalta ja hallitukselta kun maakunta yhdessä muun suomen kanssa hyväksyi liittymisen euroopan siirrettiin myös merkittävä osa tästä lainsäädäntövallasta unionille kyseisestä toimivallan siirrosta ja ainutlaatuisesta erityisasemastaan huolimatta maakunnalla ei ole omaa edustusta euroopan unionin elimissä euroopan unioni tunnustaa ainoastaan maita jäsenikseen ja näin ollen eun elimiä koskevat säännökset on rakennettu jäsenvaltioiden ympärille unionin jäsenvaltioiden itsehallinnollisille alueille ei voi myöntää edustusta unionin elimissä omissa nimissään elleivät jäsenmaat sisäisesti päätä tällaisesta vallanjaosta

väestölukua voidaan verrata ahvenanmaan väestölukuun toisin kuin edellä mainitussa esimerkissä suomi on päättänyt olla antamatta yhtä maan edustajanpaikoista euroopan parlamentissa ahvenanmaalle näin siitä huolimatta että ahvenanmaan perustuslaillinen asema on itsehallintolain kautta merkittävästi vahvempi kuin muiden lakia säätävien alueiden asema euroopassa kun euhun liittymisen yhteydessä päätettiin suomen edustajan valintaa koskevista säännöksistä päädyttiin linjaan jossa koko maa muodosti ainoastaan yhden vaalipiirin lakiedustusta koskevassa hallituksen esityksessä hallituksen esityksessä kolmesataaviisikymmentäyksi

korostettiin kuitenkin että ahvenanmaan maakunnalla on silloiseen hallitusmuotoon pohjautuva erityisasema jolla on myös kansainvälisen oikeuden takuut jotta myös ahvenanmaalle hyvitettäisiin lainsäädäntövallan menetys eulle katsottiin aiheelliseksi heti aloittaa neuvottelut unionin kanssa siitä että suomi saisi yhden lisäpaikan euroopan parlamentissa

kahdeskymmeneskolmas huhtikuuta kaksituhattayhdeksän periaatepäätöksen ahvenanmaan osallistumisesta ja vaikuttamisesta eu asioissa jatkotoimenpiteenä lissabonin sopimuksen ratifioinnille jonka kautta euroopan parlamentin merkitys ja rooli eun päätöksentekoprosessissa kasvoi toistaiseksi voimassa olevan ja perustuslakivaliokunnan viimeksi kahdeskymmenesseitsemäs huhtikuuta tänä vuonna korostaman periaatepäätöksen mukaan hallituksen tulee myötävaikuttaa maakunnan vaikutusvallan kehittämiseen euroopan parlamentin työssä ja puolustaa ahvenanmaan kansainvälistä erityisasemaa ja itsehallinnollista asemaa tulevissa yhteisötason neuvotteluissa koskien parlamenttipaikkojen jakoa

puhemies on tietenkin oikein ja kohtuullista että edustaja edustaa äänestäjiään ja puolustaa heidän etuaan mutta tässä lakiesityksessä nyt edustaja löfström jos ilmaisu sallitaan hieman yliedustaakin heidän etuaan nythän on niin että edustajien paikat tulisi jakaa mahdollisimman tasan väestöpohjan mukaan äänestäjien ja äänten tasapuolisuuden turvaamiseksi kautta maan vaikka tämä onkin hieman kyseenalaista ettei näitä brexitin myötä vapautuneita europarlamentin paikkoja poistettu kokonaan vaan ne jaettiin uudestaan niin kuitenkin siinä on se positiivinen puoli sen neljännentoista paikan saamisesta suomi on tällä hetkellä hieman aliedustettuna euroopan parlamentissa ja tämä korjaantuisi tämän neljännentoista paikan myötä nyt ahvenanmaan osalta tämä periaate tasaisesta jakautumisesta toteutuu kohtuullisen hyvin eduskuntavaaleissa kun ahvenanmaalla on yksi paikka kahdestasadasta se on jotakuinkin oikeassa suhteessa väestöpohjaan mutta sitten jos ahvenanmaa saisi tämän esityksen mukaisesti yhden paikan europarlamenttiin neljästätoista tästä aiheutuisi matemaattisesti katsoen noin neljätoista kertainen yliedustus ahvenanmaalle näin ollen tätä esitystä on valitettavasti mahdotonta kannattaa

arvoisa rouva puhemies edustaja mats löfström tuo jälleen kerran meille tänne eduskunnan istuntosaliin vahvaa ahvenanmaalaista ääntä ja pitää pitää hyvin oman vaalipiirinsä puolta ja herättelee meitä täällä niin sanotusti valtakunnan puolella mantereen puolella olevia kansanedustajiakin näkemään nämä heidän erityiskysymyksensä lakialoitteen tehneen edustajan ajatus ja ihan tiukat faktatkin siitä että ahvenanmaan mahdollisuus vaikuttaa euroopan unionin päätöksentekoon ei ole riittävä täytyy ottaa vakavasti ja siihen pitää löytää keinoja että ahvenanmaalaiset voivat riittävällä tavalla autonomisena alueena ja autonomiaa omaavana väestöryhmänä vaikuttaa eussa mutta kieltämättä on todettava että tämä lakialoitteen tarkoittama oma meppipaikka vaikuttaisi aika paljon kielteisesti euroopan parlamentin vaalien suhteellisuuteen kuitenkin meillä vaalijärjestelmässä on kaksi isoa tekijää mitkä pitäisi aina huomioida alueellinen edustavuus toki tässä vahvistuisi mutta sitten suhteellisuus kyllä heikkenisi eli ehkä meidän täytyy nyt kuitenkin miettiä ensisijaisesti muita keinoja kuin tätä omaa meppipaikkaa toki jos saamme rutkasti lisää paikkoja sinne euroopan parlamenttiin niin mikä ettei sen jälkeen kuitenkin haluaisin herättää tässä kohtaa vähän laajempaa keskustelua siitä

arvoisa rouva puhemies edustaja löfström ansaitsee todellakin arvostuksen siitä miten hän ahvenanmaan puolesta puhuu ja ja hienolla tavalla edustaa ahvenanmaata myös täällä eduskunnassa ja ja julkisuudessa ahvenanmaan itsehallinnon asemaa on kunnioittaa mutta mielestäni nämä tässä esitetyt perustelut eivät kuitenkaan ole riittäviä sille että suomen yhtenäinen vaalipiiri hajotettaisiin tulee muistaa että verrattuna siihen että nämä nyt kaavaillut europarlamenttipaikat tulisivat koko suomen jaettavaksi se tarkoittaisi sitä että äänikynnys olisi sitten korkeampi meillä on tälläkin hetkellä sellaisia pienempiä poliittisia ryhmiä esimerkiksi kristillisdemokraatit joiden kannattajakunta on suurempi kuin ahvenanmaan väestö mutta joilla ei ole omaa edustajaa euroopan parlamentissa sen vuoksi tällainen muutos voisi kyllä herättää aika paljon myös manner suomessa kielteistä kielteistä mielialaa mikäli ahvenanmaalle korvamerkittäisiin kohtuullisen pienellä väestöpohjalla tämä yksi paikka

siitä että että mahdollisesti omaa paikkaa voisi jossain kohtaa harkita niin jos nyt rehellisiä ollaan varmasti tämä on nyt se kohta milloin se harkinta pitää tehdä siksi minusta on aiheellista että tästä käydään nyt keskusteluja ja ja katsotaan mikä suomen kanta sitten on

asia on ollut keskustelussa

se ahvenanmaan paikka sopii huonosti suhteellisen vaalitavan vaatimukseen ja yhtäläisen äänioikeuden periaatteeseen vaikka toisaalta valiokunta on myös todennut että on syytä ottaa huomioon ahvenanmaan osittain oma oikeusjärjestys johon eu lainsäädännöllä on suora vaikutus ilman että ahvenanmaalla on omaa edustajaa ja ja kuten tässä lakialoitteen esittelyssä tuli esiin perustuslakivaliokunta on myös todennut että kyllähän kyse on viime kädessä poliittisesta ratkaisusta itse itse näen että on tärkeää vahvistaa ahvenanmaan äänivaltaa eussa ja pidän erittäin hyvänä sitä että tällä hetkellä ahvenanmaalla on edustaja alueiden komiteassa tämä on on yksi hyvä tapa jolla ahvenanmaa on päässyt mukaan siihen päätöksentekoon mitä eussa tapahtuu oman meppipaikan meppipaikan kiintiöittäminen ahvenanmaalle varmasti varmasti aiheuttaisi aiheuttaisi kyllä kyllä paljonkin kysymyksiä ja juuri nämä suhteellisuuden ongelmat nousisivat vahvasti esiin joten joten sen sen miettimistä en ehkä tässä vaiheessa pidä kuitenkaan realistisena mutta niitä muita keinoja miten ahvenanmaan vaikutusvaltaa on syytä edistää pitää koko ajan miettiä ehkä haluan myös sanoa sen että en näe että tämä on vain ahvenanmaan asia vaikka edustaja löfström on saanut täällä paljon kiitosta siitä että hän tuo nyt oman alueensa asioita esille kyllähän tämä on koko suomen asia suomi on kuitenkin esimerkillisesti hoitanut

arvoisa rouva puhemies vierailin aikanaan perustuslakivaliokunnan kanssa ahvenanmaalla ja täytyy sanoa ja myöntää että että mannermaalaisena valtakunnan asukkaana ensimmäistä kertaa silloin kyllä teki vaikutuksen se työ mitä maakuntahallinto siellä tekee ja selvästi se osaaminen jolla maakunnan asioita hoidetaan kävimme silloin hyvän keskustelun myös ahvenanmaan ja valtakunnan

on harkitsemisen arvoinen asia

heillä on oma kansanedustajansa näin ei ole aina ollut en muista milloin se muutos tehtiin mutta ehkä viisikymmentä luvulla ahvenanmaa sai oman kansanedustajansa ja kukaan ei halua luovuttaa tätä nyt minun mielestäni on linjakasta että ahvenanmaa

saa myös oman parlamentaarikon parlamentaarikon paikan brysselissä ja haluan alleviivata sitä että mahdollinen ahvenanmaan ahvenanmaan parlamentaarikko edustaa myös suomea tietenkin hän edustajaa suomea aivan samalla tavalla kuin kollega löfström edustaa suomen eduskunnassa